Arvoisa puhemies, todellakin nämä Tymošenkoa vastaan nostetut kolme rikossyytettä ovat sellaisia, että hän on itse todennut, että ne ovat puhtaasti poliittisilla tarkoitusperillä nostettuja. Täytyy muistuttaa myös siitä, että Tymošenkon lisäksi useita muitakin hänen kabinettinsa entisiä jäseniä on myös syytetty tai epäilty korruptiosta.

Me emme päätä siitä, ovatko nämä henkilöt syyllisiä vai syyttömiä, mutta sen sijaan me haluamme olla muistuttamassa siitä, kuinka tärkeää on, että nämä oikeuskäsittelyt eivät voi missään tapauksessa olla valikoivia ja oikeustoimien on tapahduttava avoimesti ja niiden on oltava syrjimättömiä. Voin sanoa, että haluan kiittää Lady Ashtonia, joka on ilmaissut jo toukokuussa huolensa näistä Ukrainan opposition johtoa vastaan nostetuista syytteistä ja niiden mahdollisista poliittisista tarkoitusperistä. Meidän täytyy jatkaa tällä tiellä ja valvoa sitä, että todellakin oikeuskäsittelyt eivät saa muuttua Ukrainassa valikoiviksi eivätkä opposition vastaisiksi.